Olemme kolme vuotta Yhdysvaltoja jäljessä, ja meidän on vain onnistuttava luomaan innovaatioille myönteistä säätelyä, sillä digimarkkinat tarvitsevat pelisäännöt, mutta ne eivät aina vain tarvitse harmonisointia.

Jokainen yritys joskus on ollut pieni, ja en haluaisi säätää niin tiukkoja lakeja, että me emme voi innovaatioita keksiä. Mutta tietosuoja, josta on tänään puhuttu paljon, on kuitenkin eurooppalainen perusoikeus.

Mutta kuluttajat aika harvoin katsovat alkuperämaamerkintää, kun he valitsevat digitaalisia palveluita. He valitsevat parhaat sovellutukset. Euroopan täytyy pystyä luomaan innovaatioita. Odotan kovasti tulevalta komissiolta hyvää säätelyä, kun otamme uutta askelta 4G teknologiasta jo eteenpäin. Ovatko eurooppalaiset yritykset ja Eurooppa silloin markkinoilla mukana vai meneekö innovaatioetu jälleen muualle?